Arvoisa puhemies, sota ja levottomuudet Kongon demokraattisessa tasavallassa ovat tuoneet mukanaan laajalle levinneen seksuaalisen väkivallan. Pahin tilanne on idässä Pohjois ja Etelä Kivun alueella, missä taistellaan myös arvokkaista luonnonvaroista. YK ja kansainväliset rauhanturvaajat ovat selvästi epäonnistuneet siellä naisten ja lasten suojelemisessa.

Aikaa on kulunut liikaa suhteessa siihen, miten vähän asian eteen on tehty.

Kongon demokraattiseen tasavaltaan menevässä EU rahoituksessa tulisi priorisoida raiskausuhrien lääketieteellinen ja juridinen apu ja huomioida kansainvälinen aidsin vastainen taistelu.